Arvoisa puhemies, kuten kaikki tiedämme, nuorisotyöttömyys on hälyttävän korkealla.

Yhdessä kansallisten toimien kanssa se tarjoaa nuorisolle mahdollisuuksia päästä kiinni koulutus ja harjoitteluohjelmiin. Nuorisostrategiassa tulee satsata entistä enemmän koulutukseen sekä työelämän taitojen opettamiseen. Tavoitteena tulee olemaan kitkaton siirtyminen koulunpenkiltä työelämään mahdollisimman nopeasti.